Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Boris Nemtsovin murha toi jälleen kerran meidän eteemme sen vihan ja suvaitsemattomuuden ilmapiirin, joka on laajentunut Venäjällä, mutta sitä esiintyy myös kasvavasti meillä Euroopassa. Olen erittäin huolissani siitä, että kansalaisyhteiskunta, kansalais ja ihmisoikeudet, sananvapaus, demokratia ja tasa arvo kyseenalaistetaan kohta pian kaikkialla. Nämä kaikki, jotka äsken luettelin, ovat sivistyneen yhteiskunnan merkkejä. Vahva yhteiskunta kestää kriittisetkin äänenpainot ilman, että kenenkään tarvitsee kuolla poliittisten mielipiteidensä vuoksi. Rasismille, ulkomaalaisvihalle ja äärioikeistolaiselle liikehdinnälle meidän ei pidä antaa yhtään jalansijaa. On meidän yhteinen vastuumme pyrkiä rakentavaan keskusteluilmapiiriin erityisesti silloin, kun elämme konfliktien keskellä. Ja meidän tulee kunnioittaa Boris Nemtsovin muistoa ja hänen perheensä, ystäviensä ja työtoveriensa suurta surua edes sen verran, että mikään osapuoli ei käytä tätä surullista kuolemaa omiin poliittisiin tarkoituksiinsa.